Ensinnäkin voidaanko todellakin taata, että kun tietyt jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön eurooppalaisen finanssitransaktioveron, ettei verosta todella aiheudu sen ulkopuolelle jääville jäsenvaltioille mitään haittaa.

Ymmärrän veron takana olevat ihanteet, jotka saattaisivat toimia, jos vero olisi käytössä maailmanlaajuisesti. Olen kuitenkin realisti, enkä näe miksi EU maiden pitäisi kiirehtiä hankaloittamaan omaa tilannettaan vapaaehtoisesti, kun maailmanlaajuinen finanssitransaktiovero on yhä hyvin kaukainen ajatus. Kaiken kaikkiaan on mielestäni omituista jättää huomiotta finanssitransaktioverosta koituneet negatiiviset vaikutukset niille maille, joilla tästä on jo kokemusta. Tiivistäen näen veron riskit huomattavasti suuremmiksi kuin mahdollisuudet.